keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riitta myller silvia modigin kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on merja mäkisalo ropponen jari myllykosken kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvien viiden lausumaehdotuksen sijasta

vastalauseeseen

sisältyvät viisi lausumaehdotusta